käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja edustaja turunen

arvoisa

hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi kahdeksaa lakia joihin tehtäisiin lähinnä uudesta laista johtuvia täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia hallituksen esityksen tavoitteena on tehostaa joukkolainamarkkinoiden toimintaa parantaa yritysrahoituksen edellytyksiä monipuolistaa rahoitusmarkkinoita ja lisätä sijoittajansuojaa säätämällä edustajan toiminnalle kevyt selkeä ja pääosin tahdonvaltainen lainsäädäntökehikko lakien on tarkoitus tulla voimaan syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista talousvaliokunta toteaa että ehdotettu sääntely on pääosin tahdonvaltaista joskin siihen sisältyy myös pakottavia säännöksiä sääntelyn läpileikkaavana periaatteena on tasapaino sijoittajansuojan ja joukkolainamarkkinoiden kehittämistä tukevan sääntelyn keveyden välillä ehdotettu lainsäädäntö sisältää edustussuhdetta ja siihen liittyviä sivullissuhteita säätelevien normien lisäksi määräykset edustajaksi rekisteröitymisestä ja edustajan valvonnasta ja seuraamuksista rikkomustilanteissa valiokunnan saaman selvityksen mukaan joukkolainanhaltijoista ei ole eikä myöskään ole valmisteilla eu tasoista sääntelyä minkä vuoksi valiokunta katsoo kansallisen sääntelyn olevan tarpeen ja tarkoituksenmukaista ehdotetun lainsäädännön tarve liittyy ennen kaikkea oikeudellisen epävarmuuden poistamiseen edustussuhteen ja siihen liittyvien sivullissuhteiden osalta markkinaosapuolten sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden tulee voida luottaa siihen että edustajan käytön ja oikeudellinen viitekehys on selkeä ja ennakoitavissa valiokunta toteaa myös että nykyisellään nimenomaisen joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevan sääntelyn puuttuessa edustajan muodollisjuridinen asema suhteessa edustamiinsa joukkolainanhaltijoihin on mahdollista hahmottaa usealla eri tavalla mikä on omiaan luomaan epävarmuutta

jolloin valtuutettu toimii edustamansa tahon nimissä mutta jää yleensä itse päätettävän oikeustoimen ulkopuolelle valtuutukseen liittyy useita sen käyttöä puoltavia piirteitä muun muassa siksi että joukkolainanhaltijoiden hyväksi perustettua vakuusoikeutta ei voida katsoa kuuluvaksi valtuutettuna toimivan vakuusagentin konkurssivarallisuuteen edustusmuodon ongelmallisuus liittyy suomalaisen lainopin vallitsevaan kantaan valtuutuksen peruutettavuudesta jos edustajan toimintavaltuudet ovat lähtökohtaisesti yksipuolisesti peruutettavissa yksittäisen joukkolainanhaltijan toimesta johtaisi se edustusjärjestelyn periaatteiden ja tavoitteiden vastaiseen lopputulokseen valiokunta toteaa lisäksi että valtuutuksen sijasta edustajan asema voi perustua myös sopimusperusteiseen välihenkilöasemaan eikä tämä ole pääsääntöisesti yksipuolisesti yhden joukkolainanhaltijan toimesta peruutettavissa välihenkilö toimii omissa nimissään mutta sopimuskumppaneidensa yhteiseen lukuun koska välihenkilöjärjestelyssä päämies sopimuksella luovuttaa muodollisen oikeusasemansa vakuusagentin konkurssitilanteeseen liittyy epävarmuustekijöitä vakuusoikeus saatetaan katsoa kuuluvaksi myös konkurssipesään huomattavaa tosin on että vakuusoikeus joka tapauksessa turvaa joukkolainanhaltijoiden saatavia joukkolainanhaltijat olisivat konkurssitapauksessa vakuusagentin velkojia koska oikeusvarmuuden parantamisella ja joukkolainamarkkinoiden kehittämisellä pyritään lisäämään kotimaisten joukkolainamarkkinoidemme houkuttelevuutta myös institutionaalisten ulkomaisten sijoittajien piirissä ja siten ulkomaisten sijoitusten ja pääoman määrää rahoitusmarkkinoillamme

edellä kuvatut suomessa käytössä olevat trustin asettaja siirtää tahdonilmaisullaan omaisuuden trusteen nimiin jolloin trusteesta tulee omaisuuden muodollisjuridinen omistaja tässä järjestelyssä edunsaaja on kuitenkin omaisuuden asiallinen omistaja trust järjestelylle ominaista on määrätty kesto joka ei ole riippuvainen järjestelyn osapuolten pysyvyydestä toisin kuin on peruutettavissa olevan valtuutuksen kohdalla arvoisa puhemies talousvaliokunta yhtyy lisäksi kuulemiensa asiantuntijoiden näkemykseen jonka mukaan joukkolainamarkkinat voivat potentiaalisesti tarjota erinomaisen rahoituskanavan pankkien tarjoaman rahoituksen rinnalla ja ehdotettu sääntely voi osaltaan tukea tätä kehitystä talousvaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja pääosin teknisin muutosehdotuksin lisäksi valiokunta ehdottaa kahden lakiehdotuksen hylkäämistä sekä yhden uuden lakiehdotuksen hyväksymistä arvoisa puhemies valiokunnan muutosehdotukset kohdistuvat ensimmäinen ja kolmanteen lakiehdotukseen ja ovat seuraavat kahden luvun otsikko on joukkolainanhaltijoiden edustajan nimeäminen ja riippumattomuus edustajan toiminta ja edustussopimuksen sitovuus sääntelyn selkeyden vuoksi

edustajan nimeäminen ja riippumattomuus tulee jakaa kolmeen momenttiin ensimmäisessä momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta nimetä joukkolainanhaltijoille edustaja toisessa momentissa säädettäisiin että silloin kun tällainen edustaja päätetään nimetä tämän tulee olla riippumaton ellei toisin sovita valiokunta esittää että kolmannen momentin tulee kuulua seuraavasti edustajaksi nimitettävällä on oltava käytössään järjestelyt eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi edustajaksi nimitettävän on ennen tehtävänsä vastaanottamista ilmoitettava kaikki seikat jotka ovat omiaan vaarantamaan tämän riippumattomuutta edustajana liikkeeseenlaskijasta tai liikkeeseenlaskun järjestäjästä taikka aiheuttamaan tässä suhteessa perusteltuja epäilyjä momentissa säädetystä ei voida sopia toisin eli tämän kolmannen momentin osalta lainsäädäntö on niin sanottua pakottavaa lainsäädäntöä saman luvun puhutaan edustajan tiedonantovelvollisuudesta talousvaliokunta ehdottaa uuden lain arvo osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta vuoksi hallituksen esityksen ensimmäisen lakiehdotuksen kahdeksanteen pykälään lisättäväksi uutta kolmas momenttia joka saa seuraavan sanamuodon lainaehdoissa on määrättävä miten ne pidetään yleisesti saatavilla jolleivät ne ole saatavilla edustajalta

lain neljän luvun otsikko on vakuudet ja varojen kohtelu sen kahdennentoista pykälän joukkolainojen vakuuksia koskevan lainkohdan ensimmäisen momentin toisen virkkeen mukaan edustajan ja vakuus agentin toiminta vakuudenhaltijana sitoo kolmansia edellyttäen että vakuus on pätevästi perustettu ja julkivarmistettu esineoikeudellisesti tehokkaalla tavalla

momentin toisen virkkeen säännöksellä tavoitellaan jää kuitenkin epäselväksi talousvaliokunta katsoo että lakiehdotuksen momentin toinen virke tulee poistaa lakiehdotuksesta samaten viiden luvun jonka otsikko on vakuusagentin käyttö vakuudellisissa kollektiivisissa rahoitusjärjestelyissä vakuusagentin vakuudenhaltijan oikeuksien sitovuudesta ja peruuttamattomuudesta talousvaliokunta ehdottaa että lakiehdotuksen neljännentoista pykälän ensimmäinen momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti vakuudellisissa kollektiivisissa rahoitusjärjestelyissä vakuusagentilla on oikeus käyttää velkojien yhteiseen lukuun kaikkia vakuudenhaltijalle kuuluvia oikeuksia jollei toisin ole sovittu vakuudellisen kollektiivisen rahoitusjärjestelyn ja vakuusagentin toimien sitovuuteen sovelletaan vastaavasti mitä tämän lain viidennessä ja kuudennessa pykälässä säädetään

jonka otsikko on oikeus toimia joukkolainan haltijoiden edustajana

puhutaan rekisteröitymisvelvollisuudesta ja rekisteri ilmoituksesta talousvaliokunta ehdottaa viidenteentoista pykälään lisättäväksi uutta toinen momenttia joka kuuluu seuraavasti elinkeinonharjoittaja saa toimia edustajana joukkorahoituslain tarkoittamassa lainamuotoisessa joukkorahoituksessa vain jos se on rekisteröity tämän luvun mukaisesti mukaisesti edustajaksi finanssivalvonnan ylläpitämään joukkolainanhaltijoiden edustajien julkiseen rekisteriin tällöin hallituksen esityksessä ehdotetun viidennentoista pykälän kaksi ja siirtyvät kolme ja neljä momentiksi samoiten poikkeuksista rekisteröitymisvelvollisuudesta talousvaliokunta ehdottaa pykälän kolmannen momentin poistamista talousvaliokunta pitää finanssivalvonnan suorittaman valvonnan kannalta kuitenkin tärkeänä että nekin tahot jotka tämän pykälän nojalla ovat vapautetut viidennentoista pykälän mukaisesta rekisteröitymisvelvollisuudesta ilmoittavat finanssivalvonnalle tässä laissa

tästä säännöksestä tulee pykälän kolmas momentti otsikko on valvonta ja seuraamukset ja kahdeskymmenes pykälä koskee nimenomaan valvontaa esityksessä jää samoin epäselväksi mistä asioista tarkalleen finanssivalvonta voisi antaa tarkempia määräyksiä määräyksenantovaltuus ei vaikuta riittävän täsmällisesti rajatulta perustuslain edellyttämällä tavalla minkä johdosta talousvaliokunta esittää neljännen momentin poistamista ehdotettu rangaistussääntely koskee toimimista edustajana vastoin viidennessätoista pykälässä säädettävää rekisteröitymisvelvollisuutta talousvaliokunta pitää sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi tarpeellisena että viittaus kuudennentoista pykälän ensimmäiseen momenttiin myös poistetaan

ja seitsemäs lakiehdotukset talousvaliokunta ehdottaa viidennen lakiehdotuksen hylkäämistä koska rahoitusmarkkinadirektiivin mifid kahden kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on tällä hetkellä vielä kesken mutta on tiedossa että sen myötä lainsäädäntöön tehtävät muutokset tulevat muuttamaan myös nyt käsillä olevaan hallituksen esitykseen sisältyviä viidennen

johdosta talousvaliokunta esittää että seitsemännen lakiehdotuksen mukainen muutos hylätään ja ehdotuksen sisällöllinen muutos toteutetaan uudella kymmenennellä lakiehdotuksella talousvaliokunta esittää että arvo osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia muutetaan siten että neljän luvun kolmanteen pykälään lisätään uusi neljäs momentti seuraavasti tiedot edellä toisessa momentissa tarkoitetuista liikkeeseenlaskijan lukuun pidettävistä luetteloista on pyynnöstä annettava joukkolainanhaltijoiden edustajalle arvoisa puhemies talousvaliokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja kaj turunen esitteli tämän mietinnön yksimielinen mietintö on erittäin arvokas asia tässä joukkolainanhaltijoiden edustajan asiassa on hyvä että saadaan selkeät pelisäännöt ja sitten pelisääntöjen lisäksi myös vastuut

nykyään on käytössä monenlaisia rahoitusinstrumentteja erilaisia keinoja saada markkinoilta rahaa tai sijoittaa sinne markkinoille rahaa näin ollen kun tämmöinen uusi uusi järjestelmä on luotu sille tulee luoda myös selkeät säännöt ja lainmukaiset se on totta kai tälle joukkolainanhaltijan edustajalle oikeusturvakysymys että hänellä on selvät säännöt miten tulee toimia ja toisaalta sitten nekin jotka ovat lähteneet tähän joukkolainanhaltijan markkinaan mukaan tietävät mikä heidän edusmiehensä tai naisensa vastuu asiassa on jos joku menee mönkään on syytä muistaa kuitenkin kun eurooppalaisia rahamarkkinoita tänä päivänä että suuret ongelmathan johtuvat tänä päivänä pelkästään siitä että on on kaiken maailman rahoitusinstrumentteja jotka eivät ole tänä päivänä suoraan sanoen kenenkään hallinnassa se on vähän semmoinen viidakko siellä vallitsevat eräänlaiset viidakon lait olevinaan siellä toimitaan hyvin ja kattavasti ja tuottavasti ja kaikkia hyviä hyviä periaatteita noudattaen mutta siitä huolimatta rahamarkkinat ovat niin karmeassa tilanteessa tällä hetkellä kuin olla voi pankkeja kaatuu viimeksi meni italiassa kaksi pankkia nurin en tiedä mitä mitä sen jälkeen tapahtuu tuleeko tämmöinen dominoilmiö vai eikö tule sitä ei varmaan kukaan tiedä eivät edes nämä rahoitusasiantuntijat mutta tärkeää on saada edes kansallinen lainsäädäntö hyvälle tasolle ja ja toivoa sopii että euroopan unionissakin alettaisiin vihdoin ja viimein tajuta että tähän asiaan pitää saada jonkunnäköiset järjelliset rajat semmoisessa villissä maailmassa eläminen ei ei mielestäni ole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

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat käsittelyssä on puolustusvoimista annetun lain neljännenkymmenennenseitsemännen pykälän muuttaminen joka siis koskee puolustusvoimien virkoja niiden eroamissäännöksiä jotka tällä saatetaan sitten lopulliseen muotoon vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä tämä on itse asiassa asia josta kävimme salissa keskustelua jo aiemmin muutamaankin kertaan sotilaseläkejärjestelmästähän säädetään julkisten alojen eläkelaissa ja tämä on nyt sitten osa tätä kokonaisuutta jossa eläkeikiä korotettiin tässä kuitenkin omasta mielestäni hieman jäi arvioimatta se että tällainen kategorinen kaikille aloille tuleva eläke ikien korotus ei ole

tässä salissa aiemmin keskustelussa nousivat esille esimerkiksi palomiehet poliisi erilaiset tällaiset hyvin fyysiset ja raskaat ammatit ehkä mukaan voisi nostaa myös henkisesti raskaita ammatteja mutta tässä ei suoranaisesti ole kyse kyse siitä vaan tässä on nimenomaan kyse siitä että meidän järjestelmämme on rakentunut sen varaan että kun nykyisissä selonteoissa suomen armeijan vahvuudeksi on määritelty tuo kaksisataakahdeksankymmentätuhatta henkeä niin silloin ammattisotilaaksi koulutettua henkilöä ja meidän puolustusvoimien rauhanajan kokoonpanossa on noin kahdeksantuhatta sotilastehtävää ja tästä gäpistä on kyse tässä tässä ongelmassa jota puolustusvaliokunnassakin useamman kerran on kuultu ja läpikäyty

jokainen vuosi jolla alinta vanhuuseläkeikää nostetaan nykyisestä vähentää ammattisotilasreserviä kolmellasadalla hengellä vuodessa valiokunnan saaman selvityksen mukaan puolustusvoimat pyrkii paikkaamaan ammattisotilasvajetta muun muassa tarkistamalla sodanajan joukkojen tehtävien sijoitusvaatimuksia sekä sijoittamalla aiempaa laajemmin reserviläisiä sodanajan johtotehtäviin puolustusvaliokunta huomautti että reserviläisten osaamistaso on kuitenkin erilainen kuin ammattisotilaiden ja tämän puheenvuoron nimenomaan halusin käyttää tästä tulokulmasta itse lähtökohtaisesti en ollut kannattamassa tämäntyyppistä

puolustusvoimat tässäkin tapauksessa etsivät ratkaisun jolla jolla eteenpäin päästään mutta tämän vaikutukset myös taloudellisesti ovat jonkinmoiset ja ja niihin pitää myös eduskunnankin varautua

tässä asiassa on kysymys pitkästä väännöstä siitä että kun suomen armeijan puolustusvoimien virassa olevilla sotilailla tulee eläkeikä vastaan niin kuin tiedämme hieman ennen kuin sanotaan monessa muussa ammatissa toimivalla henkilöllä eläkejärjestelmää joka on voimassa tällä hallituksen esityksellä muutetaan on aivan ensiarvoisen suuri merkitys sillä että meillä on eläkkeellä olevissa sotilaissa tämän maan toiminnan kannalta se reservi kuten edustaja heinonen omassa puheenvuorossaan mainitsi juuri olimme käsittelemässä puolustusselontekoa jonka mukaan suomen reserviä sotilaiden sota ajan vahvuutta nostetaan viidelläkymmenellätuhannella sotilaalla kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen sotilaaseen mikä tarkoittaa käytännössä sitä että myös reserviä ja sen erilaisiin johtotehtäviin kantahenkilökuntaan kuuluvia jo eläköityneitä henkilöitä on mukana johtamassa tilannetta jos kriisiaika suomessa joskus koittaa mitä tietenkään emme kukaan toivo mutta joka tapauksessa tämä lakiesitys on tätä yleistä linjaa siitä että eläkeikiä pyritään korottamaan ja vaikuttamaan siihen että eläkevarat riittävät tulevaisuudessa riittävän hyvin kaikille tärkeää on huomata kuitenkin se että puolustusvoimien kannalta tällä reservillä on erittäin suuri merkitys ja että eläkkeelle jäävät virkasotilaat upseerit ja muut päällystöön kuuluvat henkilöt ovat sitten reservin käytettävissä sen jälkeen kun he eläköityvät toivottavasti tämä lakiesitys mikä nyt on saanut mietinnön muodon on nyt kuitenkin sellainen että se varmistaa tämän reservin toiminnan ja ennen kaikkea suomen suomen puolustuksen hoitamisen niin että se on uskottavalla tasolla

herra puhemies tällä

hallituksen esityksellä sotilaan alin eläkeikä nostetaan viidestäkymmenestäviidestä vuodesta tuonne viiteenkymmeneenseitsemään vuoteen

oikeastaan oman puheenvuoroni syy löytyy tuosta edustaja hoskosen puheenvuoron lopusta eli reservin toimintakyvystä suomen puolustusvoimien puolustusjärjestelmä perustuu laajaan koulutettuun reserviin ja ja kouluttajiin joita meillä on tällä hetkellä tasavallassa puolustusvoimilla yksitoistatuhatta tämä eläkeikä vaikuttaa kylläkin sodanajan tehtäviin siltä osin että me tarvitsemme noin kolmetuhatta kouluttajaa jatkossa liikekannallepanotilanteessa ja ja perinteisesti tämä joukko on saatu jo aikaisemminkin reserviin siirtyneistä upseereista ja aliupseereista jotka ovat suorittaneet puolustusvoimissa virkatehtäväänsä nyt tämä eläkeiän nosto vaikuttaa siihen että tämä osaava joukko on siellä puolustusvoimien tehtävissä ja pois tästä

huomion siihen millä tavalla jatkossakin varmistettaisiin se että vastaavantyyppisissä tilanteissa edustaja hoskonen tuossa viittasi meillä olisi kouluttajia ja ja osaavia upseereita aliupseereita reservin tehtävissä on hyvä muistaa että puolustusvoimien sodanajan kokoonpanosta yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia tulee meidän reservistä ja ja vain kaksi prosenttia näistä virassa olevista yhdestätoistatuhannesta sotilaasta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies tämä on myös puolustusvaliokunnassa käsittelyssä olleita esityksiä ja ja tämä on yksi niistä joilla vastataan nyt nopeasti muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja ehkä vähän sodankäyntiinkin taikka muuttuneisiin kriiseihin tässä siis tukitaan niin sanottu vihreiden miesten mentävä aukko meidän omasta lainsäädännöstä ja tämä asiahan nousi oikeastaan selkeimmin esille krimin valtauksen kohdalla missä venäläisjoukkoja tuli krimille ja itä ukrainaan ilman maatunnuksia ja ja sitä kautta tämä tämä valtaus sitten eteni nyt tässä lainsäädännössä muutetaan meidän omaa suomen lainsäädäntöä aluevalvontalakia ja rikoslakia niin että meillä on mahdollisuus puuttua tällaisiin tilanteisiin jos ilman tunnuksia olevia sotilaita esimerkiksi alkaisi ilmaantua tiettyihin paikkoihin suomessa tässä keskustelussa tietysti hyvä on ehkä esillä pitää myös nämä kriittiset maaomistukset joihin myös puolustusministeri niinistön aikana on nyt erittäin vahvasti tartuttu eli eli huolehditaan myös siitä ettei synny sellaisia paikkoja joita voitaisiin käyttää esimerkiksi tämäntyyppisen toiminnan

järjestäytymiseen taikka taikka tietynlaisina pesäkkeinä ja sen takia tämä laki on syytä saattaa nyt nopeasti voimaan toivottavasti sitä ei tarvita mutta tällä kuitenkin varaudutaan tähän tietynlaiseen uuteen moderniin uhkaan josta nyt on maailmalta jo esimerkkejä

arvoisa puhemies

toteaa että esityksessä ei ole kyse uudelle viranomaiselle luotavasta toimivallasta esityksellä ei laajenneta puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilaallisen voimankäytön mahdollisuutta aluevalvontalain sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle eikä luoda niille aluevalvontalain jo antamasta toimivallasta riippumatonta uutta toimivaltaa rajavartiolaitoksen tehtäviinhän kuuluu suomen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen valtakunnanrajoilla rajanylityspaikoilla merialueilla saaristossa ja ahvenanmaalla rajavartiolaitos käyttää tarvittaessa myös sotilaallisia voimakeinoja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi kuten aluevalvontalain kolmannessakymmenennessäkolmannessa pykälässä säädetään aluevalvontalain määritelmässä säännökseen ehdotetaan uutta pykälän viisi a kohtaa joka sisältää tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän määritelmän tunnuksettomalla sotilaallisella ryhmällä tarkoitetaan sotilasosastoon rinnastettavaa vieraan valtion lukuun puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa joka on sotilaallisesti järjestäytynyt varustettu tai aseistettu ja ja jonka valtiollista alkuperää ei voida tunnistaa aluevalvontalain kymmenenteen pykälään lisätään kielto jonka mukaan tunnukseton sotilaallinen ryhmä tai sen jäsen ei saa tulla suomen alueelle eikä saa olla maassa voimassa olevan lain kahdenteenkymmenenteenviidenteen pykälään lisätään myös tunnukseton sotilaallinen ryhmä tai sen jäsen mitkä aluevalvontaviranomainen määrää poistumaan suomen alueelta kolmannessakymmenennessäneljännessä pykälässä käsitellään vihamielisen toiminnan torjumista soveltamisalaan kuuluisi myös sellainen sotilaallinen uhka jonka valtiollinen alkuperä ei ole suoraan tunnistettavissa kuten jo mainitsinkin aluevalvontalaissa tarkoitettu vihamielisen toiminnan torjuminen voidaan kohdistaa myös tunnuksettomaan sotilasosastoon rinnastuvaan ryhmään koko suomen alueella arvoisa puhemies rikoslain alueloukkausta koskeva säännös täsmennetään yhdenmukaiseksi aluevalvontalain muutosehdotuksen kanssa ja tälläkin esityksellä edistetään osaltaan hallitusohjelman ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan kirjauksen toteutumista

arvoisa puhemies maailma muuttuu eikä kaikilta osin parempaan myös ulko ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia sanotut hybridiuhat tuovat uudenlaista epävakautta ja niihin on pysyttävä vastaamaan nopeasti kyse on suomalaisen yhteiskunnan toimivuudesta jonka pohjan muodostavat keskinäinen luottamus ja yhteishenki siksi pidän tärkeänä että viranomaisten toimivaltuudet ovat ajan tasalla tehokas varautuminen sekä kriisitilanteissa toimimisen valmius on viisautta vaikka toivon että näitä kriisejä ei tule kuten valiokunta toteaa toimivan viranomaisyhteistyön kautta muodostetaan kyky havaita ja tunnistaa eriasteiset ja monimuotoiset uhat sekä arvioidaan kuuluuko uhka ensisijaisesti sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimivaltaan vai onko kyseessä alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen pidän arvokkaana että pohja ja tätä kautta valmius yhteistyölle on hyvä viranomaisyhteistyö on perinteisesti hyvin toimivaa suomessa ja näin tulee olla jatkossakin tämän sujuvan viranomaisyhteistyön varmistamiseksi on tärkeää että viranomaiset harjoittelevat sekä päätöksentekoa että käytännön yhteistyötä näin varmistetaan että uhkatilanteessa toimivalta ja vastuusuhteet ovat kaikille tahoille mahdollisimman selvät ja

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen lakiehdotus ja valiokunnan mietintö ovat ihan tarpeellinen paketti tätä viranomaisyhteistyötä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinnassa täytyy jatkossakin toteuttaa täällä on viitattu ukrainan tilanteeseen kaksituhattaneljätoista loppukesältä lainsäädäntöä on kammattu eri yhteyksissä tällaisiin hybridiuhkiin ja tilanteisiin jotka syntyivät ehkä tämmöisen perinteisen sodankäynnin tai terrorismin tai erilaisten muiden ulkopuolelta synnytettyjen kriisien ympäristössä ei tunnuksien kautta niin sanottujen tunnuksettomien sotilaiden tai toimijoiden toimesta tätä rajapintaa on nyt tällä lainsäädännöllä kammattu ihan oikeaan suuntaan mutta haluan kiinnittää yhteen asiaan huomiota ukraina kaksituhattaneljätoista krim kaksituhattaneljätoista kesä heinä ja elokuu tähän päivään tuosta ajasta on kolme vuotta tällä hallituksella kesti siis oman toimikautensa ajan kaksi vuotta ja meidän hallinnolla kaikkineen kolme vuotta saada aikaan tällainen lakiesitys joka nyt tällä hetkellä meillä eduskunnassa on ei voi sanoa että näihin uhkiin oltaisiin varauduttu jotenkin äärimmäisen nopealla tai joustavalla lainvalmistelutyöllä tai että näihin tilanteisiin joihinka täälläkin puheenvuoroissa olisi tässä yhteiskunnassa reagoitu nopeasti päinvastoin varsin hitaalla määrätietoisella ja varmastikin lain kirjaimen hyvällä tavalla täyttävällä toimintatavalla lakia on valmisteltu viranomaisten yhteistyötä tehostettu ja nyt sille toiminnalle saadaan myös lain kautta puitteet kun täällä viitataan usein tähän tiedustelulakiin ja sen kiirehtimisen tarpeeseen niin haluan vain tässä yhteydessä muistuttaa että tämäntyyppisen asian valmisteluun meni kolme vuotta saa nähdä kauanko tiedustelulakiin toivon tietenkin että niiden tarpeellisten asioiden osalta

arvoisa herra puhemies edustaja kari otti tärkeän asian esille tässä kuinka paljon lainvalmisteluun on käytetty aikaa se on totta että tässäkin meni tämä muutama vuosi mutta itse koen niin että on tärkeätä että tämä laki huolellisesti valmistellaan maailma ympärillämme on todellakin muuttunut tässä viime vuosien aikana kovin paljon ja

univormuun pukeutuneista joukoista vaan ne on tarkemmin määritelty niin kuin asiaan kuuluu toinen asia mihin haluaisin myös kiinnittää huomiota on eri tässä esityksessähän ei viranomaistehtävien rajapintoja muuteta vaan tällaisella yhteistyöllä on perinteinen selkeä työnjako niin kuin on ollut aina ennenkin se on tärkeä muistaa että rajavartiosto puolustusvoimat poliisi tulli kaikki toimivat omien valtuuksiensa puitteissa ja näin tämä yhteistyö on tärkeää ja sitä on syytä suomessa harjoitella
arvoisa puhemies kaikesta huolimatta hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se on suhteellisen ripeästi lähtenyt edistämään suomen turvallisuudelle tärkeitä lakimuutoksia ja myös näitä isoja lakihankkeita joihin täällä on viitattu yksi tärkeistä lakimuutoksista on tänään käsittelyssä nykymaailmassa turvallisuustilanne laajemmin ja myös meidän lähialueellamme on heikentynyt ja nykymaailmassa uhat ovat moninaistuneet ja suomen on kyettävä vastaamaan myös

joka välttämättä ei noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita täällä oli puhetta myös tiedustelulaeista ja niiden kiireellisyydestä kun tässä nyt oppositiokin tätä ripeyttä peräänkuulutti hyvä niin niin toivottavasti nyt sitten näiden äärimmäisen tärkeiden tiedustelulakien kohdalta sitä sitä valmiutta ripeyteen löytyy myöskin oppositiosta ja olette mukana siinä että suomeen saadaan ajantasainen tiedustelulainsäädäntö niin että emme tiedustelunkaan osalta ole enää muiden maiden hyväntahtoisuuden varassa

arvoisa puhemies en nyt tiedä ansaitseeko hallitus tässä ripeydestä kiitosta mutta se joka kiitoksen ansaitsee on kyllä eduskunta koska erilaiseen hybridilainsäädäntöön turvallisuuslainsäädäntöön liittyen niin hallintovaliokunnassa kuin tämän mietinnön antaneessa

varsin hyvin informoitu erilaisista turvallisuusympäristössämme tapahtuneista muutoksista mutta samaan aikaan eduskuntaa on varsin hyvin informoitu siitä tarpeellisuudesta joka lainsäädännön rakentamiseen liittyy sen keskeinen tavoite on se että lainsäädäntö rakennetaan kestävälle pohjalle käytetään riittävä aika valmisteluun haetaan riittävä asiantuntemus valmistelun taakse ja sen jälkeen lakiesitys on mietinnön kautta valmiina tänne eduskuntaan saapumaan ja tässä hetkessä elämme myös nyt eli enemmän kiittäisin kyllä vaikka ymmärrän hallituspuolueiden edustajien halua kiittää hallitusta

arvoisa herra puhemies juuri tähän edustaja karin mainitsemaan asiaan olisin halunnut omassakin puheenvuorossani kiinnittää huomiota eli siihen että tänä päivänä turvallisuus on iso haaste tärkeä haaste ja meidän on tehtävä kaikkemme yhteistyössä jotta saamme turvallisuuden sille tasolle millä myös tulevaisuudessa sen tarvitsee olla siksi yhteistyö yli hallitus oppositio rajojen on äärimmäisen tärkeää enkä korostaisi tässä yhteydessä lainkaan tällaista

että se vastaa näihin haasteisiin miten tänä päivänä voimme tätä säätelyä tehdä niin että turvallisuusuhat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla torjuttua mutta myös niin että viisaalla tavalla rakennamme tulevan lainsäädännön siten että kansalaisten

arvoisa herra puhemies tässä varmasti kiitosta ansaitsevat kaikki jotka ovat toimeen toimeen tarttuneet ja ryhtyneet tätä työtä tekemään mutta oikeastaan itse jäin sitä hivenen pohtimaan että meillä suomessa valitettavasti aika usein toimeen ryhdytään vasta siinä tilanteessa kun jotain on sattunut tai tapahtunut meillä oli esimerkkejä vaikkapa kouluampumiset jolloin tehtiin kovalla vauhdilla ikävän tapahtuman jälkeen lainsäädäntöä mistä osittain huomattiin että se meni ehkä ehkä hivenen ylikin saavuttanut välttämättä sitä mitä mitä oikeasti tavoiteltiin sitten kun tässä on viitattu edellisiin hallituksiin ja tähän hallitukseen niin voisi viitata sitä edelliseenkin hallitukseen kun lissabonin sopimuksesta on puhuttu lissabonin sopimus tuli voimaan vuonna kaksituhattayhdeksän ja siinä annettiin lupaus siitä että me kannamme oman osuutemme toisen eu maan avunpyynnöstä jos sellainen tulee ja toisaalta olemme valmiita vastaanottamaan apua nyt vasta hallituksen aikana kun konkreettiset tilanteet tulivat päälle pariisin tapahtumat toisaalta ruotsin sukellusvenejahti herättiin siihen että eipäs meidän lainsäädäntömme olekaan sillä tasolla millä sen pitäisi olla sen takia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

puhemies aivan kuten valiokunta ansiokkaasti toteaa on tärkeää että opiskelijoiden riittävästä opintotukineuvonnasta huolehditaan sekä toisella että korkeakouluasteella palveluja tulee kehittää opiskelijalähtöisesti ja asiakasta kuunnellen pitää olla valmiutta reagoida palautteisiin ja tarvittaessa tehdä nopeitakin muutoksia esimerkiksi neuvonnan painopisteiden muuttamiseksi sekä resurssien turvaamiseksi erityisesti silloin kun tukien hakuaika on kiivaimmillaan kaikki uudet kanavat joiden kautta opiskelijat tietoa etsivät pitää ottaa käyttöön oikeiden kanavien löytämisessä kehotan kuuntelemaan nuoria jotka ovat parhaita asiantuntijoita siinä mitä kautta tieto löytää parhaiten perille aivan kuten valiokunta linjaa neuvonnan tulee olla sisällöllisesti asiantuntevaa sekä helposti ja oikea aikaisesti opiskelijoiden saatavilla päätöksen on tultava ja rahat tilille jotta opinnot voivat sujua talouden puolesta tästä syystä kansaneläkelaitoksen on syytä varautua erityisen huolellisesti siihen että hakemukset saadaan käsiteltyä viivytyksettä ja virheettömästi pidän hyvänä valiokunnan lausumaehdotusta tässäkin asiassa asenne ratkaisee paljon ja pidän hyvänä myös sitä että pikkuhiljaa valtiollakin eri puolilla leviää asenne että on vähemmän kyttäystä enemmän valmennusta ja luottamusta

herra puhemies on hyvin tärkeää tietenkin että opiskelijana saa laadukasta asianmukaista oikea aikaista ja asiantuntevaa neuvontaa siinä mielessä puhumme hyvin tärkeästä asiasta kaiken kaikkiaan täällä äskeisessä puheenvuorossa sanottiin että tämä ajanmukainen neuvonta saa sitten aikaiseksi sen että opiskelijalla säilyy toimeentulomahdollisuudet haluaisin kyllä tässä yhteydessä itse korostaa sitä että tietenkin on hyvä että kiinnitetään huomiota mutta aivan yhtä olennaista puhemies on kyllä myös se minkälainen opintotukijärjestelmä kokonaisuudessaan meillä on ja kuinka se tarjoaa opiskelijoille säällisen elämisen mahdollisuuden on tietenkin ikävää todeta tässä yhteydessä että hallitushan on leikannut merkittävällä tavalla hyvin ison osuuden opiskelijoiden toimeentulosta näiden leikkaustensa myötä se ei ole suinkaan miellyttävä asia kuten ei myös sekään että vastoin lupauksia koulutusleikkaukset olivat isot ja että sitten tietenkin tuli vielä tämä opiskelijan asemaan liittyvä leikkaus nämä ovat niitä arvovalintoja joista olemme usein keskustelleet tässä salissa olen itse esimerkiksi todennut että on sääli että näissä arvovalinnoissa saattaa olla niin että hallitus on löytänyt rahaa hyväosaisten verohelpotuksiin mutta sitten aika pieniosaisilta toimeentulovaikeuksista kärsiviltä leikataan aika ankaralla kädellä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

arvoisa puhemies kiinnitin jo aiemmissa käsittelyissä huomiota tähän mielenkiintoiseen esitykseen jossa siis esitettäisiin valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisen siirtämistä yksityiseltä yritykseltä valtion omaksi toiminnaksi ja tästä koituisi jopa puoli miljoonaa euroa säästöjä vuodessa miksi tämä on mielenkiintoista mielestäni sen vuoksi että näinkin pienessä asiassa voitaisiin saavuttaa näinkin suuri säästö sillä että itse asiassa perutaan yksityistämistä sen sijaan että vietäisiin yksityistämistä eteenpäin eikö tämä olekin mielenkiintoista miten suuri säästöpotentiaali voisi olla muilla hallinnonaloilla jos vastaavia toimenpiteitä tehtäisiin sielläkin eli ideologisesta yksityistämisestä siirryttäisiinkin takaisin omaan toimintaan yhteiskunnassa yleensäkin ja erityisesti suuren rahan sote keskustelussa muistuttaisin että markkinatalous on hyvä renki mutta huono isäntä kannattaa ajatuksen kanssa ja rehellisesti pohtia sitä onko toiminta todella kannattavampaa tuottaa yksityisellä vai tehdä yhteiskunnan toimesta tuottaako valinnanvapaus säästöä vai tuoko se itse asiassa lisää kustannuksia

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on varsin kannatettava ja hallintovaliokunnassa teimme siihen muutamia tarkennuksia liittyen näihin hankkimis ja hallussapitomenettelyihin mutta se mistä on tullut paljon palautetta ihmisiltä jo paljon aikaisemmin kuin tämä hallituksen esitys oli sisässäkään on aseluvan sähköisesti tämä tosiaan nyt mahdollistaa aseluvan hakemisen sähköisesti ja se myös joustavoituu siinä mielessä että tietenkin säilyy mahdollisuus hakea sitä lupaa myöskin poliisilaitokselta mutta aseluvan hakeminen ei ole enää sidottu hakijan kotipaikkaan eikä kotikuntaan vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle ja näin ollen se joustavoittaa sitä lupamenettelyä

lupahakemuksen voi voi siis jättää mille tahansa poliisilaitokselle mutta hakija ei kuitenkaan voi valita sitä mikä poliisilaitos tämän hakemuksen käsittelee ja tämä myöskin sitten mahdollistaa sen että niitä lupahakemuksia voidaan keskittää ja se joustavoittaa palvelua siinä mielessä että se ehkäisee ruuhkia joita on välillä syntynyt myöskin alueellisesti tiettyinä vuodenaikoina hallituksen esitys on siis varsin kannatettava ja hallintovaliokunnassa teimme muutamat tarkennukset jotka yksimielisesti hyväksyttiin ja ja siinä mielessä on hyvä että asia etenee
arvoisa puhemies tämän esityksen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta nostan esille siitä kaksi kohtaa ensimmäiseksi soveltuvuustestit joista nyt luovutaan pidän soveltuvuustesteistä luopumista järkevänä koska esitettyjen tietojen mukaan testeistä ei ole käytännössä juurikaan ollut hyötyä lupaharkinnassa eivätkä ne ole tuoneet lisäarvoa aseturvallisuuteen paljon tehokkaampi ja parempi tapa arvioida aseluvan hakijan soveltuvuutta aseen hankintaan on yksilölliset haastattelut sekä jo olemassa olevien tietojen hyödyntäminen tämä hyödyntäminen onnistuu mikäli tietojenvaihto on sujuvaa ja tietojärjestelmät keskustelevat keskenään haastatteluissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen että niiden sisällöt ovat eri puolilla maata samankaltaisia tärkeää myös hakijan oikeusturvan ja yhdenvertaisuudenkin kannalta henkilökunnan kouluttaminen on tässäkin asiassa avainroolissa avainroolissa ja erittäin tärkeää toiseksi haluan nostaa esille että aselupaa on nyt mahdollista hakea sähköisesti tämä on erinomainen asia ja nykypäivää tämä varmasti joustavoittaa ja nopeuttaa lupamenettelyä sille joka tuntee tarvetta asioida henkilökohtaisesti poliisilaitoksella tulee myös helpotuksia hakeminen ei ole jatkossa enää sidottu kotikuntaan joten hakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle poliisilaitokset sitten tarvittaessa siirtävät lupahakemuksia työtilanteen mukaan pidän tätä hyvänä ja asiakaslähtöisenä tapana joka omalta osaltaan purkaa byrokratiaa

arvoisa puhemies aselakia on syytä uudistaa ja se on ollut täällä eduskunnassa kohta kymmenen vuotta erilaisissa vaiheissa käsittelyssä sinne jäi muutama vuosi sitten semmoisia kohtia joita tässä hallituksen esityksessä on nyt selvästi parannettu täällä on on kiinnitetty huomiota tähän sähköiseen hakemiseen se on toki tätä tätä päivää ja hyvä uudistus soveltuvuustestien tarpeellisuutta on tässä vuosien saatossa kyseenalaistettu ja itsekin pidän paljon tärkeämpänä henkilökohtaista haastattelua joka on se millä pystytään paremmin asia varmistamaan haluaisin vielä kiinnittää huomiota ase elinkeinonharjoittajan tilanteeseen heidän osaltaan tätä ilmoitusvelvollisuutta on täsmennetty ja se antaa myös mahdollisuuden elinkeinonharjoittajan kannalta sellaiseen turvalliseen bisneksen tekoon on hyvin huomioitu tässä siinäkin turvallisuus on otettu erityisen hyvin huomioon ja siksi pidän myös elinkeinonharjoittajan kannalta tätä uutta esitystä hyvänä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

arvoisa puhemies viime viikolla tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä kävimme laaja alaista keskustelua työstä työn merkityksestä ihmiselle sosiaaliturvasta perustulosta ja monesta muustakin tähän lakiesitykseen kovin löysästikin liittyneestä asiasta

luin kuitenkin kaikki käytetyt puheenvuorot halusin tulla vielä tässä toisessakin käsittelyssä käyttämään puheenvuoroni tässä lakiesityksessä siis ehdotetaan kuntakokeilua jossa kokeillaan työvoima ja yrityspalveluita alueellisesti ja tavoitteena on selvittää onko työllisyyspalvelujen paikka maakunnissa vai kunnissa kokeilussa ei sinällään ole mitään vikaa mutta näin lyhytkestoisena tämä kokeilu tuskin antaa kovin paljon uutta näkökulmaa asiaan tästä asiasta koko työelämä ja tasa arvovaliokunta ja kuulemamme asiantuntijat olivat täysin samaa mieltä viime hallituskaudella toteutettiin pitkäkestoisia hyvin tehtyjä kuntakokeiluja eri puolilla suomea näissä kokeiluissa oli riittävän suuri kohdejoukko riittävän pitkä kokeiluaika ja tuloksista tehtiin erinomainen yhteenvetoraportti viime kaudella tehtyjen kuntakokeilujen perusteella voidaan selkeästi todeta että kuntakokeilussa olleet kunnat pystyivät vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä valitettavasti näitä tuloksia ei ole nyt hyödynnetty ja nyt tehdään tällainen näennäiskokeilu joka ei pysty tuottamaan yleistettävissä olevaa tietoa tässä

yksi uusi näkökulma verrattuna aiempiin kuntakokeiluihin kuntakokeiluihin se näkökulma on juuri se mitä me sosiaalidemokraatit emme ole voineet hyväksyä ja se on kuntouttavan työtoiminnan ulottaminen karenssin uhalla yrityksiin viimeviikkoinen keskustelu tässä salissa kertoi minulle sen että monelle on varmaan vaikea ymmärtää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden elämäntilannetta kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu ihmisille jotka eivät ole työkykyisiä eli henkilöille jotka eivät ole kykeneviä tavanomaisiin työvoimapoliittisiin toimiin esimerkiksi palkkatuettuun työhön työkokeiluun tai koulutukseen

valiokunnassa kuultavina olevat työantajien edustajat totesivat että yritykset tuskin pystyvät näitä henkilöitä ottamaan työpaikalle niin sanotusti kuntoutumaan asian ymmärtämisessä ongelmana on varmaan osittain se että meillä on lainsäädännössä toinenkin työkokeilu varsinainen työkokeilu on tarkoitettu työkykyisille henkilöille jotka haluavat kokeilla esimerkiksi sitä kiinnostaako tietty ala tai ammatti tai selvittää onko osaaminen ajan tasalla ja minkälaista lisäkoulutusta on kenties tarpeen hankkia tämä työkokeilu on jopa auttanut joitakin henkilöitä saamaan pysyvää työtä kokeilun jälkeen tai ainakin selkeyttämään urasuunnitelmiaan tässä lakiesityksessä ei kuitenkaan ole kysymys tästä työkokeilusta vaan työkyvyttömistä ihmisistä jotka tarvitsevat lähinnä erilaisia kuntouttavia toimenpiteitä toinen tähän liittyvä ongelma on se että kuntouttavaa työtoimintaa käytetään tällä hetkellä myös lainvastaisesti koska hallitus on vähentänyt järjestöissä tapahtuvaa palkkatuettua työtä ja asettanut tälle kolmentuhannen hengen vuosittaisen kiintiön niin tästä johtuen yhä useampi työkykyinen henkilö ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan vaikka ei ole kuntoutuksen tarvetta vaan puute työstä riskinä on että jos tämän kuntouttavan työtoiminnan lainvastainen käyttö jatkuu ja sitä katsotaan sormien läpi niin tässä lakiesityksessä tarkoitettu työelämäkokeilu johtaakin siihen että työkykyisiä työttömiä ohjataan tekemään yrityksissä työtä pelkällä työmarkkinatuella ja yhdeksän euron päivittäisellä kulukorvauksella

ei ole tarkoitettu työkykyisille henkilöille arvoisa puhemies me tarvitsemme kuntouttavaa työtoimintaa mutta sinne ei saa ohjata ihmisiä jotka eivät sinne kuulu jotka eivät siis tarvitse kuntoutusta tarvitsemme myös välityömarkkinoita sillä ne ovat joillekin hyviä väyliä avoimille työmarkkinoille toisaalta meidän on hyväksyttävä se tosiasia että vaikka meillä olisi täysi työllisyys kaikki eivät nykyisillä työn tuottavuusodotuksilla avoimilla työmarkkinoilla pärjää siksi toivon että järjestöissä tehtävää yhteiskunnallisesti tärkeää työtä arvostettaisiin niin paljon että nähtäisiin järjestöjen arvo myös työllistäjinä järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä muun muassa lasten nuorten ja vanhusten parissa

jota nekin henkilöt jotka eivät avoimilla työmarkkinoilla pärjää voisivat tehdä samalla he voisivat myös kokea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa

ehdotetulla lailla on kerrotusti tavoitteena helpottaa maakuntamalliin siirtymistä siten että tuetaan maakuntamalliin siirtymistä pohjustamalla työvoima ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille sekä mahdollistamalla työllisyyspalveluiden kehittäminen nyt onkin kysyttävä hallitukselta onko tämäkin sellaista lainsäädäntöä mikä pitäisi laittaa jäihin siihen asti kunnes kokoomus saa tiristettyä valinnanvapauden ja yksityisten terveysfirmojen kermankuorinnan sote uudistukseen ministeri risikkohan tuli tänään julkisuuteen sanomalla että maakuntamalliin liittyvät lait on laitettava jäihin kunnes kokoomus saa haluamansa jos perustuslakivaliokunta päätyykin hankaloittamaan kokoomuksen suunnitelmia mitä siis tehdään näille maakuntauudistukseen liittyville lukuisille ja ainakin osittain positiivisille edistyshankkeille jos koko isoa uudistusta lähdetäänkin kaatamaan politikoinnin takia

arvoisa puhemies lakiesityshän koostuu periaatteessa kahdesta elementistä ensinnäkin tässä on yleisempi kuntakokeilu jonka tavoitteena on koota työttömien te palveluja paremmin yksiin käsiin ja seurata seurata mitä vaikutuksia tällä on tällainen kuntakokeilu on sinällään hyvä asia sellaista tarvitaan

ja työttömien palvelujen nykytilanne huomioon se on ehdottoman tärkeä tämän lakiesityksen kuntakokeilun ongelmana kuitenkin on että kokeilunäkökulmasta se on metodisesti huonosti toteutettu ensinnäkin siinä on kytkös maakuntamalliin mutta ajoitus on hoidettu niin että käytännössä mikäli maakuntamalli toteutuu kunnilla ei

aloitettu ilman riittävää tutkijakonsultaatiota ja kokeilun arvioinnista ei ole tällä hetkellä edes rakennustelineitä vielä pystyssä kuntakokeilu siis sinällään on positiivinen asia mutta tällaisenaan toteutettuna siitä ei ole odotettavissa kovin suurta apua meidän te palvelujen järjestämiseen

tässä näin ovat kohteena koostuvat lähinnä työkyvyttömistä ihmisistä lain mukaan pääsääntöisesti työkyvyttömistä ihmisistä ongelmallista on myös että näissä kokeilukunnissa ei enää olisi saatavilla kuntouttavaa työtoimintaa joka kaikista ongelmista ja väärinkäytöksistään huolimattakin on joillekin ihmisille ollut pelastusrengas ja se kaikkien paras vaihtoehto

löytyisi ainakaan siltä yrityspuolelta jota tässä erityisesti on yritetty yritetty painottaa eli työelämäkokeiluun liittyy paljon periaatteellisia ongelmia paljon hävittävää ja tuskin mitään voitettavaa tästä syystä me kannatimme ensimmäisessä käsittelyssä sellaista ratkaisua jossa kuntakokeilu oltaisiin toteutettu ilman tätä työelämäkokeiluosiota näin oltaisiin saatu se hyvä mitä tästä lakiesityksestä ylipäätään on saatavilla kuitenkin ilman niitä ongelmia jotka tähän liittyvät hävisimme äänestyksen ja meillä on käsittelyssä suurin piirtein sellainen lakiesitys jota hallitus alun perin aikoikin ja nyt toisessa käsittelyssä on kysymys siis siitä onko kuntakokeilu työelämäkokeilun kanssa parempi vaihtoehto kuin ei kokeilua lainkaan

saatavat hyödyt ovat meidän arviomme mukaan heikkoja ja tulevat myöhässä mikäli niitä ylipäätään saadaan ja työelämäkokeiluun liittyvät ongelmat ovat ilmeisiä vahvoja ja periaatteellisia olemme päätyneet siihen että kuntakokeilu työelämäkokeilun kanssa on huonompi vaihtoehto kuin ei kokeilua lainkaan siksi esitän että lakiesitys hylätään
arvoisa herra puhemies kuten tuossa edustaja kontula ja muun muassa edustaja mäkisalo ropponen hyvin perustelivat tähän sisältyy aika paljon tällaisia periaatteellisia ongelmia jokainen me ymmärrämme että kun on kysymys työkyvyttömästä henkilöstä niin hän tarvitsee monestakin syystä kuntouttavaa työtoimintaa

työkykynsä palauttamisen työmarkkinoille palaamisen näkökulmasta ja niin edelleen me vasemmistossa olemme olleet pitkään huolissamme että näihin sisältyy aikamoisia väärinkäytön ja hyväksikäytön mahdollisuuksia ja nyt sitten on riskinä se että käytännössä työkyvyttömiä ihmisiä pakotettaisiin sellaiseen kokeiluun joka ei heitä koske ja päinvastoin niin se on kyllä hyvin kyseenalaista ottamatta nyt kantaa edustaja mäkelän

arvoisa herra puhemies on syytä muistaa kuitenkin että kunnilla on tänä päivänä lakisääteisesti velvollisuus maksaa työmarkkinatuen kuntaosuus kolmensadan työttömyyspäivän jälkeen viisikymmentä prosenttia ja sitten tuhannen päivän jälkeen se menee seitsemäänkymmeneen prosenttiin tämä kuntavelvollisuus on olemassa jo tätä kautta minun mielestäni kun kunta vastaa sen ihmisen elämän aika monesta isosta asiasta ja työtön asuu jossakin kotikunnassa kuitenkin on aivan luonnollista että kunnalle annetaan mahdollisuus sitten vaikka kokeilun kautta kokeilla pystytäänkö näitä ihmisiä ohjaamaan jollakin keinolla sille tielle jonka toisessa päässä on saada jonkunasteinen työpaikka ja ja ruveta pärjäämään omillaan se on sen ihmisen kannalta aivan välttämättömän hyvä asia minun on vaikea ymmärtää sitä kritiikkiä mitä oppositio esittää tässä asiassa tämä kokeiluhan kestää vain vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun ei se mikään ongelma ole mutta tässä on se hyvä asia että kunnat velvoitetaan kunnat velvoitetaan ja kunnille annetaan mahdollisuus luoda työpaikkoja ihmisille jotka eivät muuten työllistyisi kotikunnassani ilomantsissa tällaista kokeilua on on ollut aikaisemmin oma aloitteisesti ilman että siinä on ollut kenenkään muun panosta työvoimahallinto on totta kai ollut jollakin keinoin mukana mutta kunta on menestynyt siinä alussa minun mielestäni erittäin hyvin on moni ihminen pystytty ohjaamaan työhön ja jopa pysyvän työpaikan ei kannata nyt ehkä jokaista uutta kokeilua tai esitystä ampua vain sen tautta alas että se on hallituksen esitys minun näkökulmani on se että kun saadaan uusia työpaikkoja syntymään tähän maahan vienti lähtee vetämään se luo sitten niitä niin sanottuja vähemmän koulutusta vaativia töitä koska monesti pitkäaikaistyöttömällä henkilöllä on sellainen tausta että hänellä ei ehkä se koulutuspohja ihan ole kunnossa mutta kun työpaikkoja on tarjolla se luo myös niitä vähemmän koulutusta vaativia työpaikkoja joita joita tässä maassa on todella paljon tekemätöntä työtä kuten tiedämme on todella paljon ei tarvitse jokaisen kuntataajaman kadut ja puistot niin kyllä siellä tekemätöntä työtä on vaikka kuinka paljon ei pidä olla ennakkoluuloinen minun mielestäni on tärkeätä että työtön saa töitä
arvoisa puhemies oikeastaan tuossa edustaja hoskosen puheenvuorossa tulivat kaikki ne perusteet joiden vuoksi me vastustamme tätä työelämäkokeilua mutta vain päinvastoin perusteltuna me kaikki olemme yhtä mieltä siitä että on hyvä jos työttömiä kannustetaan töihin mutta tässä työelämäkokeilussa joka tulee kuntouttavan työtoiminnan tilalle puhutaan nimenomaan työkyvyttömistä ihmisistä ei välttämättä ihmisistä joilla on heikko koulutustausta siellä voi olla hyvin pitkälle koulutettuja ihmisiä mutta siellä on ihmisiä joilla voi olla rankkoja päihdekokemuksia hyvin syvää masennusta muita tekijöitä joiden takia nämä ihmiset ovat työkyvyttömiä juuri siksi heille on tähän asti tarjottu kuntoutusta koulutusta terveys ja sosiaalipalveluja ja niin edelleen nyt tämän työelämäkokeilun avulla ja tuella kaikki nämä kuntouttavat mahdollisuudet viedään heiltä pois ja ainoana mahdollisuutena tilalle tulee se että yksityinen yritys työllistää heidät siinä piilee se ongelma koska ainakin suomen yrittäjien mukaan ei hevillä löydy sellaisia yrittäjiä jotka ottavat työkyvyttömiä ihmisiä omille harteilleen vastuulleen kannettavaksi tähän puuttuu myös kuntaliitto joka sanoo että paljon tätä kokeilua tarkoituksenmukaisempaa olisi jakaa asiat kahteen erilaiseen palvelumuotoon eli perinteiseen kuntouttavaan työtoimintaan ja sen rinnalle tulevaan työelämäkokeiluun jolloin nämä voisivat vahvistaa ja tukea toisiaan kun nyt tehdään niin että näillä kokeilualueilla lapissa pirkanmaalla pohjois savossa varsinais suomessa ja satakunnassa työkyvyttömät ihmiset ovat oikeutettuja vain työelämäkokeiluun eivät enää kuntouttaviin toimiin siinä on se iso ongelma

puhemies tämä kuntakokeilua koskeva laki on todellakin nyt toisessa käsittelyssä ja ja joudumme pohtimaan sitä että kun tässä on yksi huono asia niin kannattaako haudata koko kokeilu itse oikeastaan ajattelen niinpäin että nyt kun tässä koko tämä maakuntauudistuksen ikään kuin aikataulu on kyseenalainen ja saattaa tulla viivästystä siihen liittyen niin tämä kokeilu nimenomaan kannattaa toteuttaa koska silloin meillä jää aikaa tämän jälkeen katsoa kumpi on parempi malli se että me siirrymme maakunnalliseen työvoimapalvelujärjestelmään vai se että me siirrymme kunnalliseen

jotka ovat olleet mukana kuntakokeilussa ja kun katsotaan niiden kuntien tuloksia jotka eivät ole olleet ja katsotaan työllisyysastetta maassa keskimäärin niin kuntakokeilukunnissa työttömyys nousi huomattavasti vähemmän kuin maassa keskimäärin

kuvittelin että pystyn olemaan tiiviimpi kuin sitten pystyinkään mutta mitä tulee tähän kuntouttavaan työtoimintaan ja siihen että sitä nyt mahdollistettaisiin näissä yrityksissä niin siihen todella liittyy niitä ongelmia mistä mielestäni edustajat kontula ja mäkisalo ropponen täällä ansiokkaasti kertoivat mutta itse mietin sitä siitä näkökulmasta että kun kun kyse on enemmänkin valvontaongelmasta ja väärinkäytöksen mahdollisuudesta niin nyt jos tätä kuntouttavaa työtoimintaa kokeillaan itse asiassa porissa kuopiossa siilinjärvellä ja me tiedämme ne kunnat missä sitä kokeillaan niin nyt ne kunnat on ikään kuin pidettävä luupin alla että siellä näitä väärinkäytöksiä ei tule

ymmärrän hyvin tämän periaatteellisen ja ideologisen näkökulman ja olen siitä samaa mieltä enkä halua laajentaa tätä kuntouttavaa työtoimintaa yrityspuolelle koska siihen liittyy paljon ongelmia mutta siihen en tällä perusteella olisi valmis että tällä perusteella haudattaisiin koko kokeilu joka selvästi on tuonut hyviä tuloksia valtavan työttömien

harmittaa tietenkin se että tuo pykälämuutos ei tässä salissa mennyt läpi mutta

tuntuu mielestäni siltä että siihen ei ehkä kannata mennä että sillä perusteella kaadettaisiin koko kokeilulainsäädäntö mitä tulee tähän kokeilun aikatauluun niin kannattaa katsoa valiokunnan mietintö jossa hallituspuolueet ja koko valiokunta yksimielisesti olivat sitä mieltä että kokeiluaikaa pitäisi pidentää koska tässä on niin lyhyt aika että siitä että siitä ei ehkä pystytä saamaan ulos niitä tuloksia mitä tämäntyyppisellä kokeilulla haluttaisiin ja koska ei ole tehty sitä ikään kuin ennakkotyötä jossa olisi katsottu tätä tutkimusasetelmaa niin siinäkin mielessä on järkevämpää katsoa sitä tutkimusasetelmaa tämän kokeilun aikana eteenpäin ja sen lisäksi pidentää sitä kokeiluaikaa ja varsinkin jos maakuntahallinto viivästyy niin silloin meillä on hyvät perusteet pidentää sitä aikaa toivon että tämä viesti menisi ministerille läpi koska sen takana oli koko valiokunta ja koska ennen muuta voisi sanoa ehkä hallituspuolueet vielä kiihkeämmin halusivat tätä kokeilua pidentää mutta se jäi sinne ponnen tai toivomuksen tasolle

ihmettelen valitusta siitä että täältä ammutaan kaikki alas kun me olemme päivän epistolaa ja tähän mennessä kaikki on nuijittu yksimielisesti läpi ei kaikkea ammuta alas mutta ne kaikkein huonoimmat esitykset yritetään edes torpata kokeilun lyhyys

minä en usko että kukaan joka oikeasti on on ollut kuntouttavan työtoiminnan sen oikean kohderyhmän kanssa tekemisissä uskoo että nämä ihmiset ehtivät tämän kokeilun aikana sellaiseen kuntoon että he työllistyvät avoimille työmarkkinoille tämä ei vain ole realismia tässä maailmassa ja jos siellä joku sellaisessa kunnossa kunnossa onkin niin sitten hän on väärässä paikassa sitten hänen ei kuuluisi olla kohderyhmässä lainkaan siinä on niin monta steppiä kuntouttavan työtoiminnan ja avoimien työmarkkinoiden välillä että ihmiset eivät vain juokse sitä matkaa näin lyhyen kokeilun aikana

minä ajattelen samoista lähtökohdista juuri toisinpäin kuin edustaja filatov tässä äsken minä ajattelen että työelämäkokeilu itsessään on niin iso periaatteellinen ongelma se on pieni osa tätä kokeilua ja se on pieni osa valtiosta käsin mutta se on hirvittävän iso asia niiden yksittäisten työttömien oikeuksien elämänhallinnan ja mahdollisuuksien näkökulmasta että sen takia minun mielestäni tämä painoi vaakakupissa enemmän kuin kokeilusta mahdollisesti saatavat hyödyt jotka tosiaan huonon suunnittelun vuoksi todennäköisesti jäävät vähäisiksi ainakin asiantuntijakuulemisten perusteella

arvoisa puhemies edustaja hoskoselle haluan todeta sen verran että tuskin tällaista kokeilua on ilomantsissa tehty sillä tähän saakka laki on määritellyt ettei kuntouttavaa työtoimintaa ole saanut tehdä yrityksissä on tähän saakka toteutettu kunnissa ja yhdistyksissä ja ja henkilöllä on ollut tämän ansiosta koko ajan tuki kuntoutus ja ohjaus mukana tässä kuntouttavassa työtoiminnassa ja nyt kun tämä siirtyy yrityksiin osittain niin se tarkoittaa että nämä työkyvyttömät henkilöt vain heitetään sinne sinne yrityksiin ja he he saavat siellä hengailla omalla tavallaan tämä on se syy minkä takia myöskin työnantajat valiokunnan kuulemisissa sanoivat että ei heillä ole mahdollisuutta ottaa näitä näitä työkyvyttömiä ihmisiä sinne yrityksiin

missään nimessä en ole tarkoittanut sitä että kukaan lähetettäisiin roikkumaan jonnekin työpaikalle väkisin ei tietenkään kyllähän siinä omaa tahtoakin pitää olla kotikunnassani ilomantsissa meillä on ollut arvoisa edustaja järvinen te tunnutte kaiken tietävän mikä on tietysti erittäin hieno asia koska itse en sellainen tunne olevani

yrittäjien kanssa saaneet ihmisille töitä jonkun verran ei tietenkään kaikessa ole onnistuttu mutta ennakkoluulottomasti asioita on on katsottu ja etsitty ja monta tapausta on onnistunut siitä olen iloinen siellä on myös tämä honkalampi säätiön kaski toimintakeskus ollut käytössä ja kun se on ollut hyödyllinen toimipiste joskus niin sellaista toimintaa tuen on myös lähimmäispalvelukeskus iljala joka toimii ja auttaa pulassa olevia ihmisiä elikkä olemme omalla aktiivisuudellamme olleet mukana tässä työssä ja siksi kannatan lämpimästi sitä että tällaisia kokeiluja tehdään kokeilu on näin lyhyt ja edustaja filatov aivan oikein totesi että valiokunta on tässä asiassa käynyt pitkän keskustelun siitä voisiko kokeilu olla pidempi sitä kyllä kannatan että se olisi pidempi mutta tärkeää on kuitenkin että

esimerkiksi voi vaikka haluta palkata henkilön piha alueita siistimään koska monella yrityksellä sekin on merkittävä imagokysymys että kaikki näyttää hyvältä tämä on yksi mahdollisuus ja sitä älkäämme vastustako ymmärrän toki että näihin liittyy ongelmia mutta kuten ihmiselämässä yleensäkin enpä niitä ongelmattomia asioita kovin paljon paljon

arvoisa puhemies tärkeintähän tässä on ymmärtää että tässä on kyse kokeilusta ja niin kuin tässä edustaja filatov asiantuntevasti kertoi kuntien kokemuksista tässä asiassa voidaan jo jotain oppia mutta tärkeä tilanne ja uusi tilannehan tässä on myös se että tämä uusi kokeilu on mahdollisuus myös niin kuin täällä on annettu ymmärtää että nämä kaikki siirtyvät nyt yrityksien vastuulle kyllähän tässä selkeästi kunnat kantavat edelleen suuren vastuun ja siksi en oikein ymmärrä että ideologisista syistä tätä kokeilua nyt sitten vastustetaan annetaan mahdollisuus näihin tehtäviin ja työllistämiskokeiluun pitää tietenkin semmoiset ihmiset laittaa joille se mahdollisesti sopii niin että kyllähän tässä harkintaa käytetään monilla osilla ja kyllä sitten sen verran pidän yrittäjienkin puolta että ne yrittäjät jotka ottavat henkilön kokeiluun totta kai katsovat että heillä on myös resurssit ja aikaa hoitaa sitä vastuullista tehtävää ei ei sinne hengailemaan kukaan ketään ota

arvoisa puhemies en lainkaan kuvittele tietäväni kaikkea mutta sen verran olen saanut työttömiä kouluttaa tässä elämässä että tiedän että pakolla ei vaan hyvää tule edustaja hoskonen juuri siinä piilee yksi iso ongelma että tähän työelämäkokeiluun työkyvyttömän pitkäaikaistyöttömän on pakko lähteä karenssin uhalla

muutosesityksen mitä tulee yrityksiin niin olen iloinen että se nousi esiin koska itselläni ei ole mitään ideologista painolastia ja itse itse asiassa ihmettelen sitä onko todella yrittäjiä kuultu ja minkä verran kun moni yrittäjä tuntuu olevan kohtuullisen sekaisin nyt erilaisista mahdollisuuksista meillä on koulutussopimuslaisia meillä on rekrytointikokeilussa olevia nyt meille tulee vielä työelämäkokeilussa olevia ja kun yrityksen päätehtävä usein on ja yleensä on kuitenkin tuottaa voittoa eikä huolehtia suomalaisten koulutuksesta työllistämisestä ja vielä työkyvyttömien kuntouttamisesta niin yritykselle asetetaan vaan aika isoja haasteita ja toivoisin että yrittäjiä kuunneltaisiin myös entistä vahvemmin näissä kysymyksissä

arvoisa puhemies edustaja hoskonen teidän mielestänne ei ketään pidä väkisin laittaa mutta siitähän nimenomaan tässä on kysymys ainoa uusi asia joka tähän työkokeiluun liittyy on se että ihmisiä voidaan nyt laittaa myös väkisin näihin palveluihin sosiaalihuoltolain seitsemästoista pykälä on antanut tähänkin asti kyllä mahdollisuuden kuntoutukseen aidoissa työympäristöissä se ei ole se ongelma mutta nyt ihmisiä voidaan pakottaa sinne

arvoisa puhemies mielestäni tämä edustaja kontulan lopussa esittämä kysymys on juuri se oleellinen asia tämä on kuntienkin näkökulmasta hieman hankala tilanne monet kunnat ja yritykset meillä valiokuntakuulemisissa totesivat että on todennäköisesti hyvin vaikea löytää sellaisia yrityksiä jotka ottaisivat työelämäkokeiluun kuntouttavan työtoiminnan kriteerit täyttäviä henkilöitä sen sijaan halua voisi olla ottaa niitä henkilöitä jotka eivät täytä niitä kriteereitä ja silloin ajauduttaisiin taas tilanteeseen jossa tätä työelämäkokeilua käytettäisiin väärin silloin ennemminkin pitäisi käyttää palkkatuettua työtä joka ikävä ikävä kyllä on kärsinyt vähän

ja erityisesti järjestöjen kohdalla jotka useimmiten työllistävät juuri niitä työttömiä jotka ovat vielä hiukan kauempana niistä avoimista työmarkkinoista ja kilpailluimmista työmarkkinoista itse asiassa samaa tavoitetta voitaisiin paremmin lähestyä sitä kautta että lisättäisiin järjestöjen palkkatukirahoja silloin kun ihminen on lähempänä työmarkkinoita mutta hänellä on vielä niitä esteitä että hän ei kelpaa ikään kuin kovasti kilpailuille markkinoille palkkatuki on ollut oivallinen keino auttaa ihmistä eteenpäin mutta nyt meillä järjestöjen rahat ovat vähissä ja järjestöjen varsinaiselle sataprosenttiselle tuelle on asetettu jopa katto ja olemme tilanteessa jossa monessa kunnassa ei ole ollenkaan käytetty näitä järjestöjen työllistämismahdollisuuksia sen vuoksi että rahat ovat olleet jo viime vuoden viime vuoden puolella sidotut sidotut

arvoisa puhemies jos kuntouttavaa työtoimintaa todellakin ryhdytään tekemään yrityksissä niin ensimmäinen kysymys on se mistä se yritys löytyy se on hyvin kaunis ajatus mutta myös hyvin utopistinen ajatus että yrittäjät ottavat hyvää hyvyyttään työntekijöitä sinne varmasti joku saattaa ottaakin mutta ei suuressa mittakaavassa koska yrityksissä täytyy tehdä sitä yrityksen perustyötä ja siellä ei riitä ohjaajia tämä on se iso ongelma siinä sen kaltainen asia että tässä on olemassa iso vaara että nämä ihmiset jotka tarvitsisivat kuntouttavaa työtoimintaa huomaavat että he eivät enää kelpaa mihinkään he he eivät ole minkään arvoisia kukaan ei ota heitä kukaan ei halua heitä mitä se tekee ihmiselle itselleen nyt täytyy muistaa se mitä yrittäjät sanoivat tässä olisiko nyt ollut kolme vai neljä viikkoa sitten että emme me tarvitse työpaikoilla ilmaista työväkeä me tarvitsemme osaavaa työväkeä ja kun siellä nyt on koulutuspuolelta

kertokaa minulle mitkä ovat niitä yrityksiä minkä kaltaiset yritykset pystyvät selviytymään tästä asiasta onko yrityksiltä kysytty onko sieltä sanottu kuinka monta työpaikkaa tai kuntouttavaa työpaikkaa tätä kautta löytyy palkkatuki on se asia mitä me tarvitsisimme tässä maassa se hyödyttää kumpaakin se yleensä hyödyttää sitä järjestöä missä tehdään palkkatuettua työtä ja se hyödyttää sitä henkilöä joka tekee sitä palkkatuettua työtä siinä kumpikin saa jotakin mutta tässä nyt tuntuu siltä että on pantu silmät kiinni ja sanotaan että nyt yrityksiin ilmaista työvoimaa saadaan tällä saadaan suomi nousuun

ainakin työelämä ja tasa arvovaliokunta on omassa mietinnössään kuullut suomen yrittäjiä ja heidän lausuntonsa on siellä huomioitu se on selvä että tämä kuntouttava työtoiminta on yrityksille haasteellinen tilanne kyllä palvelualoilla ainakin kaupan alalla yrittäjät ottavat sinne jonkun verran ei tällä toki työttömyysongelmaa poisteta mutta pidän tärkeänä että tämäkin kokeilumahdollisuus yrityksille annetaan ja he sitä myös jossain määrin kyllä käyttävät

itse toivon vilpittömästi että tämän kokeilun turvin löytyy niitä helmiä löytyy sellaisia onnistumisia joissa jotkut kuntouttavaa työtoimintaa kaipaavat pitkäaikaistyöttömät elämänhallinnaltaan hieman hukassa olevat ihmiset löytäisivät elämälleen uuden uran ja yritys saisi osaavaa osaavaa työvoimaa mutta harmillista on se että vaikka näitä helmiä löytyisi ne löytyvät nyt niiden toisten kuntalaisten selkänahasta eli niiden kuntalaisten jotka kaipaavat kuntouttavaa työtoimintaa vielä kipeämmin jotka eivät pääse työelämäkokeiluun yrityksiin mutta joilta kuitenkin viedään erilaiset kuntoutus ja terveys ja sosiaalipalvelut sen tiimoilta pois että muunlainen kuntouttava työtoiminta näissä kokeilukunnissa loppuu ja siihen toivoisin muutosta rinnakkain nämä voisivat vielä toimia hyvin

tähän itse kokeiluun kokeilut ovat ilman muuta hyviä mutta kuten hyvin moni asiantuntija ja myöskin valiokunta kuultuaan kaikki kaikki asiantuntijat on todennut tämän kokeilun pitäisi olla pidempi tällaisena esityksenä se kestää vain ensi vuoden eli vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun asti kun moni on esittänyt että sitä voitaisiin jatkaa vähintään vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti sitä toivoo myös työelämävaliokunta

arvoisa puhemies nyt kun kuuntelen tätä niin minä luulen että kuntouttava työtoiminta ja ja palkkatuettu työ jotenkin nyt sekoittuvat keskenään tässä keskustelussa palkkatuetussa työssä olevat ihmiset ovat kuitenkin työkykyisiä sillä tavalla että että osa heistä jopa siirtyy avoimille työmarkkinoille oltuaan jonkun aikaa tässä palkkatuetussa työssä tai sitten jatkaa siellä yhdistyksessä

nuorten tai lasten parissa mutta nyt kun me me puhumme kuntouttavan työtoiminnan asiakkaasta niin kuntouttavan työtoiminnan asiakas on todellakin ihan jotain muuta hän on hän on siis työkyvytön henkilö jonka voimavarat ovat todella pieniä voi olla että hän joutuu opettelemaan päihteetöntä elämää tai sitä miten siellä jossakin yhteisössä jaksaa olla kaksi tai kolme tuntia ja ja sekin voi viedä jo kaikki voimat tältä ihmiseltä minä nyt luulen että me emme puhu samasta ihmisryhmästä kun täällä käydään tätä keskustelua kuka voi siirtyä yrityksiin tekemään kuntouttavaa työtoimintaa minun mielestäni tämä asia pitäisi nyt selkeyttää ennen kuin tätä keskustelua jatketaan me puhumme kahdesta aivan täysin eri asiasta

arvoisa puhemies edustaja pakkanen suomen yrittäjiä tosiaan kuultiin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja suomen yrittäjät totesi että he suhtautuvat erittäin skeptisesti siihen että sellaisia yrityksiä löytyisi joihin näitä näitä henkilöitä sitten voitaisiin sijoittaa varsinkin tässä tilanteessa kun yrityksiin on tarjolla paljon muutakin erilaista erilaista yhteisen hyvän

semmoisessa maailmassa jossa ei tahdo olla tilaa muille kuin sataprosenttisesti ehkä jopa satakymmenprosenttisesti työskenteleville ihmisille tilanne ei ole ihanteellinen siitä pitää päästä pois mutta ratkaisu löytyy jostakin muualta kuin työkyvyttömien ihmisten painostamisesta minimitoimeentuloturvan menettämisen uhalla aidoille työpaikoille

ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa puhemies talousvaliokunta teki maakaasumarkkinalaista ja siihen liittyvistä laeista yksimielisen mietinnön mikä on varsin hieno asia täytyy kuitenkin tunnustaa että tuossa asiantuntijoiden kuulemisvaiheessa osin ristiriitaistakin informaatiota tuli siitä missä aikataulussa kannattaisi meidän maakaasumarkkinamme avata toki se kytkeytyy baltian tilanteeseen liettuan ja puolan välisen on ihan selvä että markkinatalouden logiikan mukaan varmasti on etua ja hyötyä siitä että nyt lakimuutos tehdään ja maakaasumarkkinoita avataan mutta on kuitenkin ehkä oletettavaa että se ei vielä ennen kuin se koko ketju sinne keski eurooppaan saadaan toimimaan vaikuttaisi sitten myös meille tänne komission tuki balticconnectorillehan on varsin suuri seitsemänkymmentäviisi prosenttia satayhdeksänkymmentä miljoonaa se on erittäin merkittävä asia hyvä juttu tuossa lakiesityksessä on myös se että biokaasun verkkoon pääsyä helpotetaan

etenkin pohjoisen ja itä suomen harvaan asutuille varsin suurille verkkoalueille missä välimatkat ovat pitkiä mutta populaatio on vähäistä saatiin nyt sitten pidennyksiä aikatauluissa missä näitä investointeja joita edellinen hallitus linjasi tarvitsisi tehdä valiokunta otti kyllä myös huomioon sen että teknologia tulee menemään eteenpäin ja myös nämä alueelliset erot täytyy huomioida ja asiaa varmasti myös jatkossakin tarkastella jos nämä sähkömarkkinalain muutokset eivät ole riittäviä

arvoisa puhemies tästä edustaja kulmunin puheenvuorosta on hyvä jatkaa ja aloittaa myös sillä että valiokunta laajan kuulemiskierroksen jälkeen päätyi myöskin yksimieliseen esitykseen

kehittämistarpeista ja sillä on arvo sinänsä maakaasun osuushan meidän energiahuollossamme ei ole kovin suuri lienee jotain kuutta prosenttia mutta kasvavan tärkeä ja sen takia tällä on suurta merkitystä maakaasumarkkinat todella avataan viimeistään kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja tämä suomen ja viron yhdistävä balticconnector kaasuputki on tietysti yksi ilmentymä tästä hankkeesta joka nyt on työn alla niin kuin täällä on käynyt ilmi sen rakentamisvaihetta eun komissio tukee sadallakahdeksallakymmenelläseitsemällä pilkku viidellä miljoonalla kustannuksista todellakaan tämän mietinnön tekeminen ei ollut helppoa sen takia että oli hyvin erilaisia arvioita ja se on hyvä tässä tuoda esille näiden markkinoiden avaamisen sekä aikataulusta vaikuttavuudesta että myös kustannuksista tämä vähän hämmensi meidän valiokuntamme työskentelyä todettiin myös se että pelkästään suomen ja viron välille rakennettava maakaasuputki ei vielä avaa eurooppalaisia maakaasumarkkinoita kilpailullisessa mielessä järkevällä tavalla ja tässä ennen kaikkea puolan ja liettuan välisen yhdysputken aikaansaaminen on erityisen tärkeää toivottavasti siinä aikataulussa nämä ratkaisut syntyvät mihin me emme voi tietysti täältä suomesta pelkästään vaikuttaa myös siitä mikä maakaasun hintavaikutus tulee olemaan markkinoilla oli vähän erilaisia käsityksiä mutta tämänkin jälkeen me sitten päädyimme yhteiseen arvioon se mitä tässä rakenteellisesti tapahtuu on se että kun meillä on kaksi maakaasuyhtiötä gasum ja on selvää että kun eriytetään gasumista verkkoyhtiö niin ei tarvitse eikä ole järkevää olla kahta verkkoyhtiötä vaan nämä kaksi valtio omisteista yhtiötä on järkevää yhdistää lopuksi minäkin haluaisin vain palata vielä tähän ajatukseen tai ehdotukseen siitä että siirtomaksujen korotuskatto tulee nyt se on näiden kokemusten valossa joita tässä takavuosina on ollut tärkeä kansalaispalaute on ollut aika kovaa tähän ollut semmoisia väärinkäsityksiä että tässä nyt alvariinsa viidentoista prosentin korotuksia tullaan tekemään sehän ei ole tarkoitus siinä suhteessa katsotaan sitä pidempää aikaväliä mutta joka tapauksessa aikaisemmin ei ollut mitään kattoa ja tämä on kuitenkin tässä mielessä parannus ynnä se että harvaan asutuilla alueilla tämän maan alle rakennettavan kaapelin osalta mikä on aika kallista puuhaa näitä siirtymäkausia joustavoitettiin ja nämä yhtiöt jotka siellä toimivat pystyisivät myös nämä investoinnit tekemään joten siis valiokunta teki tässä mielessä

maakaasun siirtämisen lisäksi tämä ehdotus koskee myös sähkönsiirtoa sähkö on meille kaikille välttämättömyyshyödyke välttämättömyydestään huolimatta sen siirtäminen on kuitenkin monopolitoimintaa onkin selvää että sähkön ja sen siirtomaksujen pitää olla kohtuullisia tätä kohtuullisuuden vaadetta on haastettu todella suurilla sähkönsiirtohintojen korotuksilla huonointa korotuksissa on se että edes säästämällä energiaa kuluttajat eivät ole pystyneet suojautumaan suojautumaan kovalla vauhdilla kasvavilta sähkölaskuilta koska sähkönsiirtoyhtiöt ovat painottaneet suuria hinnankorotuksia nimenomaan sähkönsiirron kuukausimaksuihin energiaviraston raporteista selviää että jo kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaviisitoista tarkastelujaksossa sähkönjakelijoille kertyi yhteensä sataseitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ylijäämää yhtiöiden sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut jopa lähellä kymmentä prosenttia monet sähkönsiirtoyhtiöt ovat siis korottaneet hintoja huomattavasti enemmän kuin mitä sähkön toimitusvarmuuden turvaaminen edellyttäisi siksi pidän tätä esitystä hyvänä tai vähintäänkin oikeansuuntaisena esitykseen sisältyvät ehdotukset sähkö ja maakaasumarkkinalakiin lisättäviksi säännöksiksi jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun jakelumaksujen korotuksen kahdentoista kuukauden tarkastelujakson aikana enintään viiteentoista prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta arvoisa puhemies nämä muutokset eivät kumoa edellisen hallituksen suurta virhettä antaa fortumin myydä sähkönsiirtoverkkonsa carunalle mutta kuten sanottu näillä muutoksilla pystytään edes hieman hillitsemään tämän edellisellä vaalikaudella luodun koro tusautomaatin toimintaa ja kohtuullistamaan tilannetta
arvoisa arvoisa puhemies täytyy heti tunnustaa että kyseistä asiaa en tunne niin kuin sitä valiokunnassa kysymyksen salissa oleville edustajille kun tässä

avaamisesta yleensä tulen itse alueelta kymenlaaksossa jossa maakaasua on käytetty teollisuuden energianlähteenä jo kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulta asti ja myös kaukolämpöyhtiössä kaupungin yhtiöt ovat käyttäneet sitä siellä maakaasun hinta on aina ollut hyvin lähellä öljyn hintaa mikä tulevassa markkinatilanteessa on sitten se mihin maakaasua verrataan onko se sähkö vai vai mikä onko se joku tällainen maailman globaali hinta vai onko se aidosti markkinahintainen

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kuusi pohjalta ainoassa käsittelyssä kumppanuussopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön seitsemän pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina kahdeskymmenesseitsemäs kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista kello yksitoista asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisäta lousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena